ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi ja keventämiseksi on kannatettava ja vie eteenpäin sitä asiaa että nykyinen hallitus haluaa keventää nimenomaan normeja ja byrokratiaa tässäkin tietysti on tärkeää se että hallinnon keventämistoimenpiteet eivät saa vaarantaa ympäristönsuojelun tasoa ja että kansalaisten osallistumisoikeus ympäristöään koskevaan päätöksentekoon turvataan myös jatkossa ja tämä hallituksen esitys huomioi nämä asiat itse haluan nostaa esille tässäkin yhteydessä tärkeän osan sujuvoittamisuudistusta nimenomaan hanke siirtymisestä sähköiseen ympäristölupaan elikkä e lupaan on erittäin kannatettava ja toivottavasti sitä viedään eteenpäin sähköinen ympäristölupa yhdessä niin ikään vireillä olevan niin sanotun yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi ja sen uudistuksen eteenpäinviemiseksi toivottavasti nämä hankkeet menevät myöskin

arvoisa puhemies tässä itse laissa ei ole kovin paljon sellaisia ongelmia joita on tarpeen nostaa tässä tässä esille mutta aivan samoin kuin edustaja heinäluoma tuossa jo toi esille nyt tarvitaan ehkä tämmöistä puolivälin krouvin tarkastelua kun niin paljon puhutaan normien purkamisesta ja ja sujuvoittamisesta valiokuntakuulemisessa jo eräät asiantuntijat nimenomaan peräsivät sitä että tällaista koordinaatiota ja ja seurantaa siitä mitä normeja on purettu ja mitä ne vaikuttavat ympäristönsuojeluun yhdessä tulee pystyä tarkastelemaan hyvinkin hyvinkin tarkasti täytyy muistaa myös että normithan eivät ole vain ihmisten kiusaksi normit ovat myöskin sitä varten että tämä yhteiskunta järjestetään myöskin niitten mukaisesti myös silloin kun puhutaan yrityksistä niin

toiminnanharjoittajien varmuus paranee silloin kun meillä on yhteisesti hyväksytyt hyvät pelisäännöt ja mielestäni meidän täytyy ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen että meidän normistomme ja myöskin lainsäädäntömme ovat hyvää lainsäädäntöä jotka nimenomaan toteuttavat myöskin hyvää hallintoa ja sitä kautta antavat ihmisille oikeusturvaa mutta myöskin toiminnanharjoittajille toimintavarmuutta
arvoisa puhemies kuten tiedossa on tässä normienpurkukokonaisuudessa ympäristöministeriö on ehdottomasti ykkössijalla tällä hetkellä

tällä vaalikaudella ja me olemme siitä todella tyytyväisiä se mitä tämä normien purku on ja mikä tässäkin jatkuu tämän kyseisen lain myötä on sitä että siinä selkeytetään kokonaisuutta kyse ei ole todellakaan vain yltiöpäisestä normien purkamisesta vaan toimintojen selkeyttämisestä ja mitä se on se on sitä että virkamiehet eivät tee päällekkäistä työtä ensin kunnassa ja sitten ely keskuksessa vaan esimerkiksi virkamiehet keskittyvät tekemään kunnassa kerralla hyvin työn ja luottamusmiehet voivat luottaa siihen että meillä ovat virkamiehet tekemässä tätä lopullista ratkaisua josta sitten on eri tahoilla valitusmahdollisuudet toinen on sitten se että

kun tehdään tiettyjä valituskokonaisuuksia ja tällä hetkellä monessa eri paikassa monenlaisissa eri kuvioissa käsitellään asioita niin olisi ihan tavallisen ihmisen oikeusturvaa se että hän tietää että kun yhdessä paikassa yhdessä kohdassa käsitellään tätä asiaa niin siinä on myöskin tämän asian

että koska yhteiskunta ja sen toiminnot ovat kehittyneet eteenpäin on järkevääkin että voidaan keskittyä tekemään kunnolla ympäristöluvitusta niissä asioissa missä se on todella tarpeellista

myönnän nyt debatin tässä vaiheessa vielä vastauspuheenvuorot edustajille maijala torniainen huovinen kiuru ja sitten edustaja ala nissilä ja

enempää en myönnä tässä vaiheessa

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja heinäluomalle tästä havainnosta että tähän mennessä ei ole tullut vielä yhtään semmoista ongelmallista norminpurkuasiaa ympäristöpuolella me olemme tiedostaneet sen että näitten kanssa pitää olla todella tarkkana tarkkana pitää olla ja sen takia

valtavaa määrää normeja vaan näitä on tehty useammassa erässä joka ikinen on harkittu ja on mietitty todella tarkasti mitä vaikutuksia näillä on miten näitten kanssa toimitaan meillä on vielä useita muitakin norminpurkuasioita edessä työn alla tällä hetkellä ja me niitä mietimme todella paljon me juristit ja ja miten varmasti onnistumme ettemme tee typeryyksiä näissä asioissa sillä meidän kaikkien etu on varmasti se että järjellä päästään tässä eteenpäin ja jokainen voi keskittyä siihen

arvoisa herra puhemies minäkin haluan yhtyä tähän edustaja heinäluoman täällä esille nostamaan huoleen kyllä tässä norminpurkuvilskeessä uhkaa olla se se vaara että lapsi menee pian pesuveden mukana ja se ei ole kyllä suomalaisen yhteiskunnan eikä myöskään yritysten kannalta järkevää toimintaa sitten haluaisin kiinnittää tässä debatissa huomiota myös siihen että vähän annetaan välillä minusta liiankin negatiivinen kuva siitä millä tavalla nämä eri prosessit voivat mennä meillä varapuhemies pekkarisen kanssa on erinomainen esimerkki omasta maakunnastamme äänekosken biotuotetehdas jossa ympäristövaikutusten arviointiprosessi vietiin läpi mitä sujuvimmin kaikkien osapuolten kannalta eli monesti on kyllä kyse anteeksi nyt edustaja monesti on kyllä kyse myös siitä millä tavalla näitä

puhemies normeilla on tarkoituksensa ja ne ovat syntyneet tietyssä tilanteessa kun tilanteet muuttuvat niin normejakin on syytä tarkistaa kaikki normit eivät ole sellaisia että niitä pitäisi välttämättä poistaa ympäristöasioissa on paljon tehty ja on edelleen paljon tekemistä esimerkiksi jätelaki ja ympäristönsuojelulaki ovat sellaisia jotka sivuavat tätä vakavien ympäristörikosten osalta on kirjauksia muun muassa rikoslaissa ja sen rikoslaissa ja sen suhteen esimerkiksi sisäministeriö ja ympäristöministeriö ovat tehneet yhteistyötä että saadaan vakavampia rikoksia selville ympäristörikoksiin liittyy harmaa talous olennaisena osana nyt tuosta katsoin että esimerkiksi suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla on erinomaiset ohjeet miten kannattaa yksityisen kansalaisen menetellä jos havaitsee jotain epäilyttävää pelkkä epäilyskin antaa aiheen

herra puhemies en tiedä olemmeko me tässä eri mieltä oikeastaan edustaja heinäluoman kanssa mutta mitä tulee näihin riskeihin ja normien purkuun niin kyllä tähän saakka suurin riski on on ollut se että ei tapahdu mitään että vain puhutaan että pitäisi byrokratiaa purkaa mutta ei saada mitään aikaan esimerkiksi eussa minullakin on kokemuksia puhuttiin että pitäisi yksinkertaistaa pitäisi yksinkertaistaa sitten lopulta levitellään käsiä ja ja sanotaan että simplification is so complicated eikä tapahdu mitään nyttenkin eussa tapahtuu aivan liian vähän me tiedämme että se hallinnollinen taakka ja byrokratia on monta kertaa liian raskas ja ihmiset eivät ymmärrä näitä säännöksiä

arvoisa puhemies kyllä normeja silloin voi purkaa kun se joustavoittaa ja järkevöittää toimintaa ja ikään kuin sellaista päällekkäistä tai muuta sääntelyä mitä mitä ei tarvita ihan hyvin totta kai voidaan heittää roskakoriin mutta pidän hyvin tärkeänä puhemies että tässä avautui tämä debatti ja keskustelu yleisellä tasolla tästä normien purusta että ei tietenkään normien purun innosta saa missään nimessä mennä siihen suuntaan että esimerkiksi ympäristön tila heikkenee se on meidän kaikkien etu että pidämme huolta luonnostamme ja säästämme sitä myös lapsillemme ja lastenlapsillemme eli tästä on myös kysymys minusta oli hyvin aiheellista se että edustaja heinäluoma kiinnitti huomiota siihen että normienpurkutalkoon nimissä ei tietenkään saa tuottaa huonompaa ympäristöä ei tässä kukaan ylisäätelyyn ole rakastunut tässä ihan asiallisesti herätämme keskustelun tärkeästä asiasta mutta puhemies haluan vielä sen sanoa että kyllähän tätä normienpurkutalkoota on tehty jo viime kaudella esimerkiksi tämä rakentamismääräyskokoelma ympäristöministeriössä on ollut jo silloin tarkasteltavana tätä työtä tehdään koko ajan

puhemies mitä tulee tähän normienpurkutalkooseen ja tämän hallituksen henkeen kannan kyllä huolta että siellä vähän uutisia on kuulunut muun muassa eläinsuojelulainsäädännön uudistamisesta että nyt sitten ei voidakaan tehdä eettisesti viisaita uusia uudistuksia koska tulee liikaa normitusta tai kustannuksia näin se ei saa olla pitää voida huolehtia ympäristöstä huolehtia meidän asianmukaisesta eläinsuojelustamme näistä asioista vielä puhemies mitä tulee euhun minkä edellinen puhuja mainitsi olisikin niin että siellä eussa haluttaisiin purkaa normeja mutta ongelma on puhemies että tämän hallituksen kaudella esimerkiksi autotallit pistettiin energiatodistuksen piiriin eli lisättiin kallista kallista normitusta enkä minä tällaista oikein ymmärrä

seuraavana edustaja laukkanen

herra puhemies tässä on nyt puhuttu hyvin tärkeistä asioista ja olisin itse asiassa toivonut että tämä mietintö olisi ollut vielä pikkasen syvällisempi ja pureutunut näihin asioihin tässä sivulla kaksi ympäristölupamenettelyn kehittämisestä todetaan kyllä hyvin valiokunta pitää ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista ja keventämistä edistäviä toimia yleisesti kannatettavina kun samalla huolehditaan tietyistä reunaehdoista lähtökohtaisesti on tärkeää että hallinnon keventämistoimet eivät vaaranna ympäristönsuojelun tasoa ja että kansalaisten osallistumisoikeus ympäristöään koskevaan päätöksentekoon turvataan sitten täällä

on mainittu nämä sujuvoittamis ja keventämistoimille olevat rajoitukset eun puitteissa ja todetaan näin tämä tarkoittaa toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta kuten melua tai pölyä olisin kysynyt jos täällä on valiokunnan jäseniä paikalla kuinka paljon käsiteltiin tätä kun erityisesti isoissa kaupungeissa sattuu näin ikään kuin vähän vahingossa että murskaamoja ja muita tällaisia käsittelylaitoksia tulee hyvin lähelle taajamia niin kuin hiljattain espoossa tapahtui ja sitten koko hanke jouduttiin romuttamaan kun todettiin että se ei vastaakaan vaatimuksia oliko tästä valiokunnassa syvällisempää keskustelua tästä olisin tiedustellut
arvoisa herra puhemies tämä professori nobelisti bengt holmströmin luento sopi kyllä erittäin hyvin johdannoksi tälle keskustelulle kun hän totesi että byrokratia ei ole ongelma vaan ratkaisu ja suorastaan julkisen sektorin tehtävä mutta toisaaltahan hän muistutti myös siitä että on kuitenkin elettävä ajassa ja ja myös sitä byrokratiaakin kevennettävä silloin kun se on tarpeen tarpeen ympäristön muutoksen takia en en kuulu tähän mainittuun valiokuntaan mutta olen olen tähän mietintöön paneutunut ja mielestäni tämä on kyllä hyvin kannatettava täällähän todetaan että hallituksen esityksessä tarkoitetut toiminnot eivät yleisellä tasolla arvioituna aiheuta sanottavia ympäristövaikutuksia

tästä keskustelusta huolimatta ymmärrän että täällä kaikki ovat sitä mieltä että tämä esitys on tarpeellinen ja ylipäänsä ympäristöhallinnossa meillä on tarvetta edelleenkin tarkoituksenmukaiseen normien purkamiseen
oliko edustaja myllerin ylösnousu merkkinä siitä että haluatte käyttää vastauspuheenvuoron asia edustaja huovinen
arvoisa puhemies itsekin haluaisin vielä korostaa tuota äsken kuultua nobelisti holmströmin puheenvuoroa siitä että todellakin aivan niin kuin edustaja räsänen tässä edellä totesi byrokratiakin on tarpeen jotenkin ajattelen itse että hyvällä hallinnollakin on arvonsa monesti me ajattelemme että se hyvä hallinto on ikään kuin aina olemassa mutta huomaamme ongelmia vasta sitten kun se puuttuu ja senkin takia tähän asiaan kannattaa kyllä hetkeksi pysähtyä kiinnittää huomiota myös siihen että kun tässä keskustelussa aiemmin annettiin ehkä sillä tavalla mielikuva että että hallitus ei olisi tehnyt päätöksiä jotka vaarantavat ympäristöasioiden hyvän huomioimisen niin itse olen kyllä tästä väitteestä eri mieltä viittaan siihen keskusteluun jota olemme käyneet tässä salissa koskien maankäyttö ja rakennuslain muutosta jossa ely keskusten valitusoikeus

ne ely keskuksen valitukset ovat olleet aiheellisia myöskin oikeuskäytännön näkökulmasta

aiotaan nyt jättää meille tavallisille kansalaisille ja kansalaisjärjestöille en pidä tätä ollenkaan sen mukaisena kuin mitä me olemme tottuneet tottuneet meidän ympäristönsuojelussa ja ja myöskin eri viranomaisten yhteistyössä tekemään kuten puhemies aiemmassa puheenvuorossani totesin kyllä näissä norminpurkutalkoissa ja lupa asioiden sujuvoittamisessa käytetään nyt myös keinoja jotka ovat kyseenalaisia

herra puhemies totean tästä sen että tämä valiokunnan mietintö on itse asiassa kaikessa lyhykäisyydessään aika painava tässä todetaan että samalla kun kevennetään tätä lupamenettelyä tämä jälkivalvonnan merkitys korostuu mietin kuinka järkevää on sellainen toiminta että ensin annetaan jonkun hieman kyseenalaisen toiminnan ikään kuin ilmoitusmenettelyllä käynnistyä ja sitten kun vahinko on syntynyt jälkivalvonta toteaa että vahinko on syntynyt

kaikki toivomme että asiat sujuvoituvat ja etenevät paremmin ympäristökysymykset ovat vähän sellaisia että jos siellä sattuu iso vahinko niin sitten se korjaaminen voi kestää satakin vuotta
arvoisa puhemies täällä kysyttiin sitä miten tätä asiaa käsiteltiin ympäristövaliokunnassa niin kuin varmasti tulee esille siitä mietinnöstä siihen ei jätetty eriäviä mielipiteitä eikä vastalauseita ne itse kohdat joita siinä käsiteltiin eivät sitä aiheuttaneet mutta kuten noista esimerkeistä joita luitte tuosta mietinnöstä näki siinä painokkaasti haluttiin tuoda esille se että

enää tarvita tässä on itse asiassa monessa kohdassa tuotu esille se huoli että on syytä tarkastella pikimmiten sitä mihin suuntaan tässä norminpurussa nyt ollaan menossa hyvin herkästi tapahtuu niin kun pieniä yksittäisiä muutoksia tehdään että jos niillä kaikilla on sama suunta niin se vahvistuu huomattavasti ja tässä mielessä mielestäni on hyvä että tätä mietintöä on nyt luettu vaikka siihen vastalauseita ei ei liitykään olen samaa mieltä siitä mitä edustaja huovinen sanoi että meillä on vastikään käsitelty yksi lakiesitys tämä maa ja rakennuslakiesitys jossa olisi pitänyt arvioida sitä myös niitten ympäristövaikutusten kautta mitä sillä tulee olemaan

arvoisa puhemies olipas hyvä että edustaja huovinen otti tuon puheenvuoron esille taisin antaa hivenen liian varomattomasti hallitukselle puhtaat paperit epäilin vain jatkomahdollisuuksia mutta osoittautui että nyt on ehkä jo menty sen punaisen viivan ylitse kyllä itsekin olen siitä huolissani jos lainsäädäntö tehdään sellaiseksi että näistä kyseenalaisista päätöksistä ei voi valittaa tai jos viranomaisten mahdollisuuksia huolehtia hyvästä ympäristönsuojelusta tai rakentamiseen liittyvän lainsäädännön toteuttamista rajataan se tie ei ole kovin kovin hyvä no nythän me tulemme näkemään mitä tämä päätös tarkoittaa aiemmin kuulemastani päättelen että kyllä tällä maankäyttö ja rakennuslain muutoksella on riskipuolensa se liittyy siihen että kunnissa on suuria omistusintressejä jotka usein vaikuttavat kuntien päätöksentekoon ja jos nyt sitten mennään tähän villin lännen kulttuuriin että kun kunta päättää niin se on sitten siinä ja vaikka se olisi ilmeisesti lainvastainen niin sille ei voi tehdä mitään ellei joku yksityinen kansalainen sitten ryhdy laittamaan aikaa vaivaa ja roposia likoon joten kiitän edustaja huovista ja tämän jälkeen olen viisaampi että en anna hallitukselle tästä asiasta täysin puhtaita papereita tulen sitten toiseen asiaan jossa kyllä yhdyn täällä lausuttuun ihmettelyyn edustaja viitanen kiinnitti huomiota tähän omakotitalojen autotallien määräämiseen energiatodistuksen piiriin sehän koskee näitä isompia autotalleja mutta sitten jää tämä iso asia jäljelle josta meillä oli kansalaisaloitekin olemassa joka koski sitä että näistä energiatodistuksista voitaisiin luopua omakotiasukkaat pitkälti mieltävät sen kiusanteoksi se lukemahan on täysin teoreettinen ei kuvaa sitä todellista kulutusta jään ihmettelemään missä viipyy tämän asian hoitaminen edustaja viitanen ollessaan ministerinä lähetti asiaa koskevan aloitteen euroopan unionin komissiolle ja siellä pitäisi olla lainsäädäntötarkastelu aiheesta käynnissä odotan että saamme tästä asiasta ministerin onko se nyt asuntoministeri tiilikaisen hoidossa selityksen mitä tälle normille hallitus tekee vai onko tämä unohtunut kokonaan

arvoisa herra puhemies tämä pelottelu villin lännen meiningistä tuntuu hieman ylimitoitetulta ymmärrän tietysti retoriset keinot johon oppositiollakin on täysi oikeus muistutan nyt kuitenkin että kunnissa työntekijät virkamiehet tekevät valmistelua virkavastuulla se kokemus mikä itselläni on neljä vuotta kaupungintalolla työskentelystä olen seurannut maankäyttöä kaavoitusta tämänsuuntaisia asioita kollegoiden työskentelyä siellä niin kyllä se lain kunnioitus ja sääntöjen noudattaminen on ollut aina hyvin kirkkaana mielessä en sitä kiistä että on kuntakohtaisia eroja mutta kyllä minä luotan kuntatyöntekijöihin kuntatyöntekijöihin ja virkamiesvastuuseen ja edelleenkin on se valitusoikeus siellä olemassa vaikka sitä ei elyllä olisikaan muuta kuin

puoli arvoisa edustaja kiuru että nyt tämä tulee nähtäväksi eli kun tämä aikaisempi muutos maankäyttö ja rakennuslakiin on hyväksytty me tulemme näkemään missä määrin tämä vaikuttaa käytännön toimintoihin oletankin että varmaan valiokunta on jo silloin kun tätä on käsitelty lähtenyt siitä että tästä saadusta kokemuksesta toimitetaan eduskunnalle aikanaan sitten tieto miten nämä maankäyttöratkaisut ovat tämän muutoksen jälkeen edistyneet kun tätä valitusmahdollisuutta ei ole ja uskon että jos osoittautuu että tässä ympäristönormien kannalta tulee huonoja päätöksiä niin sitten tähän asiaan voidaan vielä palata mutta tämänkin jälkeen totean että missähän mahtaa viipyä se energiatodistuksia koskeva asia josta täällä oli kansalaisaloite muistelen että silloin oli kyllä ystäviä sillä asialla kun ministeri viitanen sen esitteli ja pidettiin erinomaisen hyvänä tätä ministeri viitasen linjausta että lähdemme siitä että vanhat omakotitalot voitaisiin vapauttaa tästä säännöksestä tämän normin purkua itsekin kannatan

arvoisa herra puhemies juuri näin että aina silloin kun puhutaan valittamisesta ja kansalaisten oikeuksista valittaa pitää olla kovin kovin varovainen asialla on aina monta puolta ja siksi pidän arvossa edustajien huovinen myller ja heinäluoma näkemyksiä juuri tästä tästä ongelmatiikasta ja on varmasti niin että että eduskunta haluaa saada jatkossa selkoa tästä miten miten sitten käytännöt muuttuvat minä myös palaan osaltani tähän energiatodistusasiaan nyt kun se on hyvä ottaa esille kun puhumme normienpurusta nimittäin todella kuten täällä todettiin viime kaudellahan omakotiliiton kansalaisaloitteen myötä koko eduskunta sitoutui siihen että tätä vanhojen omakotitalojen kansallista lainsäädäntöä kehitetään myös tämän ministerinä tekemäni aloitteen siitä että vanhojen omakotitalojen osalta energiatodistus tulisi vapaaehtoiseksi koko eduskunta hyväksyi

hyvä että suomi nyt tässä ahkerasti toimisi tämän kannan puolesta joka on ollut alun perin suomen kanta silloin kun tätä energiatehokkuusdirektiiviä tehtiin siellä euroopan unionissa ihmettelen todellakin sitä että kun nimenomaan viime kaudella haluttiin tässä suhteessa turhia normeja purkaa haluttiin ihan oikeutetusti kuulla esimerkiksi omakotiasukkaiden ihan oikeutettua huolta tästä niin silloin purettiin ja mentiin siihen suuntaan ja sitten se pettymys oli

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma vanhempana kokeneena poliitikkona ja osaajana sanoi aivan niin kuin tämä asia onkin elikkä että on hyvä että tätä asiaa on viety tällä tavalla eteenpäin mutta hän unohti vähäksi aikaa että hän on oppositiossa opposition puolelta tästä on sanottu vain että asia on nytten menossa väärällä tavalla eteenpäin mutta kyllä me hallituspuolueissa kuitenkin ja minäkin jonkun verran alaa opiskelleena tyytyväisiä että tällä tavalla on menty näissä normiasioissa eteenpäin minä kyllä olen valmis kantamaan vastuun senkin hallituksen esityksen mukaisesti minkä me hyväksyimme valiokunnassa tästä maankäyttö ja siinä on minusta tehty todella järkevällä tavalla ympäristöarvot huomioon ottaen näitä asioita ympäristöarvot on huomioitu siinä todella hyvin siinä mielessä että kun kerralla asia käsitellään se käsitellään huolella eikä vain nakata vastuuta toiselle ja että siinä ely keskuksen ja muitten toimijoitten kanssa voidaan keskustella laajasti ja ja että annetaan kuntien pitää vastuunsa ja hoitaa tehtävänsä

yhdessä mietintö ja siinä huomioitiin myöskin teidän mielipiteitänne ja puheitanne sitten kyllä täytyy sanoa että villin lännen meiningistä ei ole tässä tietoakaan ja että kyllä

maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa nämä asiat tullaan sitten tarkemmin huomioimaan ja sitten tarkastellaan nämä

arvoisa herra puhemies vielä jatkan keskustelua tästä esiin nousseesta jo tehdystä heikennyksestä ja kiitän kyllä kiitän kyllä edustaja maijalaa näistä kiitoksista siinä on vain semmoinen ongelma että me ja asiantuntijat tässä mrl muutoksessa hävisimme hävisimme tämän väännön jonka olisi pitänyt mennä toisinpäin niin kuin muistatte hyvin meillä oli asiantuntijoita muun muassa yhdyskuntasuunnittelun professori joka totesi että tämä ely keskusten valitusoikeuden rajaaminen ja nämä muutokset ovat yritys vastata ongelmaan jota ei ole edes olemassa eli kyllä tällä muutoksella oli aivan muut tarkoitusperät kuin mitä tässä nyt on on esitetty haluan vielä puhemies todeta tähän asiaan liittyen senkin että kuntien osaamisessa on hyvin isoja eroja että en minäkään lähtökohtaisesti epäile etteikö kunnissa osata tehdä mutta me tiedämme kaikki että suomessa on hyvin monenlaisia tilanteita ja kuntien ja kuntien osaaminen näissä asioissa niin kuin monissa muissakin asioissa kyllä vaihtelee sen vuoksi on ollut tarpeen että ely keskuksella on ollut mahdollisuus tähän puuttua silloin kun nähdään että nyt ei mene niin kuin pitäisi mennä

nyt tämä mahdollisuus viedään pois ja sitä pidän erittäin huonona

kun puhutaan ely keskuksen valvonnasta ja valituksista niin siinä kysymys on lähinnä aina laillisuusvalvonnasta minun täytyy sanoa että kyllä minä luotan näihin kunnallisiin virkamiehiin mutta luotan kyllä ely keskuksen virkamiehiinkin hekin ovat tämän hommansa ihan oikein osanneet tehdä silloin jos valvonta menee pelkästään kansalaisille saattaa olla että laillisuusvalvonta jää vähän vähemmälle ja silloin ehkä muut asiat ja arvot nousevat enemmälle ja voi olla että se valitusten tulva tuleekin toista kautta silloin isommaksi mutta jos me me puhumme oikeasti näistä norminpuruista täällä rakennuspuolella ylipäätään niin juurikin nämä energiatodistukset on yksi asia mikä pitäisi tehdä ja myöskin toinen se että tämmöiset kuin esimerkiksi kesämökin muuttaminen talviasuttavaksi tai autotallin tasakaton laittaminen harjakatoksi

pitäisi saada tehdä ilman lupamenettelyä nyt jos halutaan autotalliin rakentaa harjakatto että se olisi nätimmän näköinen omalle silmälle ja naapureiden silmälle ei riitä että saadaan rakennuslupa vaan täytyy olla jopa lupa naapureilta ja tämä on aivan käsittämätöntä kyllä nyt johonkin johonkin kohtaan näissä näissä lupahakemuksissa täytyy se raja vetää ja jos normeja halutaan purkaa tartuttakoon sellaisiin asioihin missä oikeasti sitten tämä valitusmenettely vähenee ja missä oikeasti asiat sujuvoituvat kun normeja vähennetään

missä voidaan purkaa niitä normeja ja tehdä vähän sujuvammaksi tätä koko elämistä

arvoisa herra puhemies haluan vain muistuttaa tässä siitä että tämä ympäristölupamenettelyjen sujuvoittaminen ja keventäminenhän käynnistettiin jo viime vaalikaudella eli edellisen hallituksen toimesta vietiin se ensimmäinen ja toinen vaihe läpi kolmaskin vaihe sai alkunsa jo silloin

tehostamista ja ja erilaisia toimintavaihtoehtoja sittenhän tämä tarastin arviointiryhmä ehdotti raportissa kaikkiaan yhdeksäntoista toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi tämä työ saatiin jo valmiiksi siis tämä tarastin työ ennen tämän sipilän hallituksen ohjelman laatimista ja hyvin pitkälti esimerkiksi tässä esityksessä jota nyt käsitellään itse asiassa se pohja ja perusta löytyvät sieltä viime vaalikaudelta otan esimerkiksi tästä tarastin arviointityöryhmän työstä vaikka sen että siinä ehdotettiin lisättäväksi säännökset sähköisestä neuvonnasta

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on tietysti laajentunut aika paljon tästä varsinaisesta asiasta mitä nyt käsitellään tästä hallituksen esityksestä nyt haluan sanoa sen että kaiken kaikkiaan ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen ja keventäminen sen eteenpäinvieminen on hyvä asia ja niin kuin tässäkin hallituksen esityksessä nimenomaan tehdään otetaan huomioon myöskin nämä ympäristönsuojeluarvot ja niihin pystytään myöskin vaikuttamaan liittyen siihen mitä tässä keskustelussa on tullut esille nimenomaan maankäyttö ja rakennuslain joka on on ollut täällä salissa meillä keskustelussa haluan todeta sen että kaiken kaikkiaan maankäyttö ja rakennuslakia ollaan uudistettu tavallaan kuin tilkkutäkkiä ja monta kertaa on tullut pieninä osina sitä täydennettyä ja siihen liittyen se maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus ja sen eteenpäinvieminen on tärkeä asia myöskin ympäristöministeri on jo käynnistänyt sen eteenpäinviemisen toivon että siinä huomioidaan myöskin tämä kaavajärjestelmä kokonaisuudessaan se miten sitä yksinkertaistetaan

että tämä ely keskusten valitusoikeuden rajaaminen on hyvä asia sillä saadaan viranomaisten päällekkäisyyksiä vähennettyä ja sillä nopeutetaan myöskin kaavoitusprosesseja se on hyvä asia myöskin huomioida

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen esityksen pääasiallisena tavoitteena on keventää ympäristöluvanvaraisuutta ympäristövaliokunta on tehnyt hyvän mietinnön ja tässä on paljon tärkeitä seikkoja nostettu esille kun me puhumme ympäristöstä niin niin se pitää säilyttää myös tuleville sukupolville ja aivan kuten täällä valiokunnan perusteluissakin todetaan pidän myös itse äärettömän tärkeänä sitä että lähtökohtaisesti on on aina tärkeää että nämä hallinnon erilaiset keventämistoimet eivät vaaranna ympäristönsuojelun tasoa ja että kansalaisten osallistumisoikeus ympäristöään koskevaan päätöksentekoon myös turvataan eli jätetään myös sitä kaunista ympäristöä ja ja luontoa sinne meidän tuleville sukupolville kun täällä on puhuttu tästä normien purkamisesta luvituksen sujuvoittamisesta ja myös näistä valittamiskierteistä ja valittamisesta niin johonkinhan se raja olisi vedettävä mielestäni myös näissä valitusmenettelyissä että ei ole loputtomiin mahdollisuutta sitten aina valittaa sitten puhuttiin myös näistä talviasuttavan talviasuttavan talon muutosasioista edustaja tolppanen nostitte hyvin esille meillä on suomessa kyllä se tapa ja käytäntö että erilaisia sääntöjä ja lakeja me kyllä osaamme laatia ja tehdä mutta sitten kun lähdetään purkamaan niitä niin onko se sitten helppoa vai vaikeaa minusta se on on aika vaikeaa mutta me toivottavasti nyt sitten sujuvoitamme asioita ja myös kykenemme purkamaan normeja

puhemies tosi on että meillä valiokunnassa on käynyt hyvin monenlaisia asiantuntijoita he ovat esittäneet hyvin monenlaisia eri mielipiteitä mutta eihän meidän kaikkea pidä lakina eikä täydellisenä totuutena pitää mitä he sanovat meidän valiokunnan jäsenten tehtävä on analysoida miettiä mikä niistä on se minkä mukaan mennään eteenpäin koska jokainen asiantuntija kertoo omasta näkökulmastansa nämä asiat sen takia on hyvä että me kuuntelemme siellä useita eri asiantuntijoita sen lisäksi että meillä on myöskin omat intressitahot ympärillä joiden kanssa me keskustelemme näistä asioista

kyllähän näistä monesta asiasta puhuttiin jo viime vaalikaudella kyllähän esimerkiksi opposition edustajat nytten ovat olleet useita näistä asioista jo viime vaalikaudella valmistelemassa ja puhuneet näiden asioitten puolesta toivottavasti oppositio muistaa jatkossa sen mitä ovat viime vaalikaudella itse puhuneet

ilmoitusmenettelyä on lisätty tässäkin on se ilmoitusmenettelyn lisääminen ettei aina tarvitse olla välttämättä rakennuslupa asioita sitten toiseksi on nämä lomamökit kaksoiskuntalaisuusasiasta on nyt alettu keskustelemaan miten sitä asiaa viedään eteenpäin miten lomamökit saadaan laitettua paremminkin asunnoiksi ja monia monia muita asioita mutta menemme askel kerrallaan eteenpäin
arvoisa puhemies täällä sanottiin että kuulemme kaikenlaisia asiantuntijoita valiokunnassa mielestäni kaikki asiantuntijat joita kuunnellaan ovat ihan hyviä asiantuntijoita ja tarpeellisia asiantuntijoita esimerkiksi nyt se kritiikki mikä mikä ja rakennuslain yhteydessä tuli muun muassa tätä ely keskusten valitusoikeuden purkamista kohtaan tuli muun muassa korkeimmalta hallinto oikeudelta se kritiikki tuli nimenomaan siinä että tämä pykälä jolla tämä valitusoikeus poistetaan on niin epäselvä että se tulee aiheuttamaan enemmän valituksia sitten toisaalta kun täällä puhuttiin siitä että että sitten jää jäljelle se tärkein eli se että ely keskuksen neuvovat kuntia näissä kaavoitusasioissa näinhän ei tule tapahtumaan koska ely keskukset lakkautetaan ja tätä työtä ei olla sitten siirtämässä maakuntahallinnolle on kyllä nyt sitten todellakin väärän puun haukkumista että ely keskukset ovat joutuneet tähän tai se työ jota ely keskukset tekevät tulevaisuudessahan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä lakialoitteessa esitämme että potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin lisättäisiin uusi kahdeksas a pykälä potilaan oikeus saattohoitoon saattohoitohan eli hospice hoito tarkoittaa lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin kun kuoleman odotetaan tapahtuvan aivan lähipäivien tai viikkojen aikana tästä aikarajasta poikkeuksena on dementia eli alzheimerin tauti jossa tuo saattohoitovaihe saattaa kestää useita kuukausia jopa pari kolme vuotta jolloin on hyvin vaikea ennakoida ja arvioida sitä lähestyvää lähestyvää kuolemaa hyvän saattohoidon avulla voidaan hoitaa vaikeita kipuja voidaan hoitaa vaikeita oireita hengenahdistusta pahoinvointia levottomuutta kuolevalle on todellakin mahdollisuus tarjota hyvä elämä loppuun saakka jos vain käytetään palliatiivisen oireita lievittävän hoidon keinoja kuten tehokasta kivunhoitoa hyvä saattohoito tarkoittaa myös sitä että huomioidaan hoidettavan tarpeet niin fyysiseltä henkiseltä hengelliseltä kuin sosiaaliselta puolelta eli otetaan huomioon myös hänen perheensä ja lähiyhteisönsä ja täytyy muistaa se että saattohoito ei merkitse sitä että siirryttäisiin aktiivisesta hoidosta passiiviseen vaan parhaimmillaan saattohoito on hyvin aktiivista potilaan oireiden hoitamista saattohoitosuosituksissa korostuu kuolevan ihmisen ja potilaan ihmisarvo inhimillisyys itsemääräämisoikeus eli tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään ihmisarvoa kunnioittaen saattohoidossa kuolevalla on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan ja tämä mahdollisuus halutaan turvata myös läheisille saattohoidon aloittaminen perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan ja saattohoitovaiheeseen siirtyminen on sellainen potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettu hoitopäätös josta on keskusteltava potilaan itsensä kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse niin sitten lähiomaisten tai muiden läheisten tai laillisen edustajan kanssa vuonna kaksituhattayksitoista valtakunnallinen sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta teki selvityksen jossa todettiin että varsinaisilla saattohoidon paikoilla hoidettiin silloin kolmetuhattayhdeksänkymmentä potilasta ja näistä kolmannes saattohoitokodeissa joita meillä tällä hetkellä on neljä kappaletta ja jo tuolloin huomattiin että tarve olisi huomattavasti suurempi kaksitoistatuhatta viiva kolmetoistatuhatta potilasta vuodessa tämähän tarkoittaisi sitä että noin yhdeksäntuhatta vaativaa saattohoitoa tarvitsevaa potilasta on hoidettu ihan normaaleilla potilaspaikoilla on vähän vaikea sanoa miten hyvää saattohoitoa he ovat tosiasiallisesti saaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut myönteistä kehitystä saattohoidossa sitä on viety huomattavasti eteenpäin mutta edelleenkin meillä on puutteita eli saattohoitoa ei ole riittävän systemaattisesti kehitetty osana julkista terveydenhuoltoa sinänsä saattohoidon menetelmät palliatiivinen oireita lievittävä hoito esimerkiksi kivunlievitys ovat kehittyneempiä kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa historiassa meillä on tehokkaita kivunlievityksen pystytään vaikeimmatkin kivut hoitamaan jos vain käytetään kaikkia keinoja meillä on mahdollisuus myös palliatiiviseen sedaatioon kuoleman lähestyessä jos muilla keinoilla ei saada oireita kuriin palliatiivinen sedaatiohan ei tarkoita eutanasiaa eikä se edes lyhennä potilaan elinikää ja siitä voidaan tarvittaessa myös potilas herättää no vaikka saattohoitoa ja sen saatavuutta on todellakin parannettu perustamalla saattohoitoyksiköitä kouluttamalla kehittämällä hoitoketjuja niin kaikille sitä ei tällä hetkellä ole pystytty takaamaan saattohoitoa tarvitsevat potilaat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen kotikunnasta ja sairaudesta kuntien välillä on tässä suuria eroja meillä on resurssipulaa ja meillä on osaamisvajetta ja sen vuoksi pidän tärkeänä että säädetään laki jossa lähdetään nimenomaan siitä potilaan oikeudesta liikkeelle eli oikeudesta saattohoitoon ja jolla pystytään turvaamaan parhaiten se mahdollisuus ja yhdenvertainen oikeus päästä saattohoitoon haluan vielä senkin tuoda esiin tässä että lääkäriliittohan teetti tämän vuoden alussa kyselyn joka kohdistettiin kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville lääkäreille ja kyselyyn vastanneista suurin osa yli seitsemänkymmentä prosenttia toivoi saattohoitolain säätämistä

tämän lakiesityksen seuraus olisi se että potilaalle jolla on etenevä parantumaton sairaus ja jäljellä olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt vahvistettaisiin oikeus päästä saattohoitoon hoidon vaativuuden mukaisesti erikoistuneessa hoitoyksikössä valtioneuvoston antamalla asetuksella voitaisiin sitten säätää tarkemmin saattohoidon toteuttamisesta säätämällä laki potilaan oikeudesta saattohoitoon voitaisiin varmistaa että jokaisella olisi tämä lähtökohtainen oikeus inhimilliseen ja kivuttomaan kuolemaan saattohoidon riittävä ja tasa arvoinen toteuttaminen edellyttää että se on tarvittaessa kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta asuinkunnasta riippumatta myöskään siitä sairaudesta joka joka tähän johtaa syöpäsairaudethan ovat se tavallisin syy joka nousee mieleen

ennen muuta myös saattohoitoon osallistuvan ammattihenkilöstön koulutuksen tehostamista lähtien sieltä lääkäreiden ja hoitajien peruskoulutuksesta

no edustaja tolppasella vastauspuheenvuoro myönnetään se tähän väliin
arvoisa puhemies

edustaja räsänen esitteli tämän asian ja hän korosti sitä että tässä annetaan kuolevalle potilaalle kivuton hoito minusta olisi erittäin inhimillistä jos tähän lakialoitteeseen voisi lisätä sanan niin että annetaan kuolevalle ja elävälle kivuton sairastamisaika olipa kuolema lähellä tai kaukana niin epäinhimillinen kipu on sellainen mikä pitää pystyä hoitamaan on surullista että me ylipäätään edes tarvitsemme lakia siihen että saadaan inhimillistä saattohoitoa on järkyttävää että me tarvitsemme lakia siihen että ihminen joka kärsii kärsii sen takia että on sairas ei saa hoitoa että meidän on säädettävä lailla se että ihminen saa sellaista hoitoa minkä hän inhimillisesti ottaen pystyy kestämään ja pystyy myöskin itse ajattelemaan sitten positiivisesti elämää eteenpäin kivun keskellä siihen kukaan ei pysty kaikki ne tietävät jotka ovat joskus hammassärkyä sairastaneet

arvoisa herra puhemies edustaja tolppanen nosti esiin tärkeän asian ja laajensi tätä laajemminkin tätä laajemminkin kivun hoitoon sehän on aivan totta että kyllä hyvä kivun hoito tulee kaikissa tilanteissa tarjota jos ajatellaan niitä tilanteita joissa henkilö sairastaa myös parantumatonta sairautta niin palliatiivisen hoidon vaihe siis se se vaihe kun siirrytään aktiivisesta parantavasta hoidosta hoidosta oireita lievittävään hoitoon voi olla huomattavasti pidempi kuin varsinainen saattohoitovaihe mutta meillä on myös erikseen määritelty tämä varsinainen saattohoitovaihe jossa on kuolema lähellä ja tarvitaan myös sitä henkistä sosiaalista hengellistä tukea lähestyvän kuoleman vuoksi ja sen takia puhutaan myös erillisestä saattohoidosta

aikaansaamiseen olen iloinen edustaja päivi räsänen että esittelitte tämän teidän lakialoitteenne mutta valitettavasti tämä ei yksin riitä ei riitä että me täydennämme jo olemassa olevaa lainsäädäntöä me tarvitsemme kokonaan oman lainsäädännön saattohoidolle

missä häntä saattohoidetaan pidin seminaarin pikkuparlamentissa ja kysyin kansalaisilta mitä te toivotte silloin kun joudutte saattohoitoon he toivoivat oikeuden saada hoitoa oikeuden saada kivutonta hoitoa tukea mielenterveysapua sekä sielunhoitoa

ja eduskuntakaudella tämän saattohoitoasian kuntoon niin että meidän ei kenenkään tarvitse pelätä sitä hetkeä kun tämä asia on kenties meidän itsemme edessä tai meidän läheisemme

arvoisa herra puhemies edustaja juvonen on todellakin tehnyt hyvää työtä ja pitänyt tätä saattohoitoasiaa esillä mikä on on erittäin hyvä asia nyt kun on kysymys siitä mikä muutos tarvitaan lainsäädäntöömme niin olen siinä kyllä aivan joustava mutta mielestäni tämä mitä luettelitte minkälaisia oikeuksia me tarvitsemme toteutuu kyllä juuri tämän muutoksen pykälän kautta jossa määritellään potilaalle se subjektiivinen oikeus saattohoitoon eli tämä pykälä jota ehdotan tässä lakialoitteessa lisättäväksi tarkoittaa juuri tätä subjektiivista oikeutta saada saattohoitoa tarpeen mukaan sitten ne yksityiskohdat ja kriteerit tulisi säädeltyä valtioneuvoston asetuksella tämän mukaan eli mielestäni niitä ei välttämättä tarvitse lakiin kirjata

arvoisa edustaja päivi räsänen todellakin teidän lakialoitteenne on merkittävä ja tärkeä ja sen sisältö on sellainen että kaikki mitä tässä nyt tämän asian tiimoilta tehdään tulisi ottaa huomioon ja käydä hyvä ja rakentava keskustelu millä tavalla me voimme yhdistää kaiken järkeväksi paketiksi kiitänkin teitä että olette tehnyt tämän aloitteen tämä on hyvä

nämä kaikki liippaavat läheltä juuri sitäkin vaihetta kun tulee tämä saattohoitotilanne sen takia toivoisin että meillä olisi selkeä lainsäädäntö aivan selkeä missä olisi myös saattohoitopaikkojen määrä sitä eri tavoin lasketaan ja määritellään euroopan palliatiivinen yhdistyshän on laskenut että suomesta puuttuu noin viisisataa saattohoitopaikkaa meillä on kovat haasteet vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä joka kaupungissa tulee olla erillinen saattohoitoyksikkö

arvoisa puhemies tämä lakialoite jossa potilaan asemasta ja ja oikeuksista annettuun lakiin lisättäisiin potilaan oikeus hyvään ja asianmukaiseen saattohoitoon on hyvä ja erittäin ajankohtainen sekä liittyy osittain käynnissä olevaan eutanasiakeskusteluun sosiaali ja terveysministeriö on julkaissut vuonna kaksituhattakymmenen saattohoitosuositukset joiden tavoitteena on ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden parantaminen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa arvon parantaminen tähän pyritään lisäämällä hoidon suunnitelmallisuutta ja potilaan osallistumista päätöksentekoon suosituksissa korostuvat saattohoidon eettisyys potilaan hyvän kuoleman mahdollistaminen ja omaisten osallistumisen mahdollistaminen saattohoitosuosituksissa velvoitetaan lisäksi sairaanhoitopiirejä laatimaan saattohoitosuunnitelmat suositusten mukaisiksi saattohoidon toteuttamisesta vastaa saattohoidon koulutuksen saanut moniammatillinen työryhmä jolla on mahdollisuus konsultaatioihin eri vuorokaudenaikoina sekä kouluttautumis työnohjaus ja keskustelumahdollisuuksia työryhmä tekee myös yhteistyötä sekä potilaan että omaisten kanssa saattohoidon suosituksista ja kehittymisestä huolimatta potilaat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä sattuvat asumaan lakimuutoksella pyritään saamaan tämä epäkohta korjattua siksi tämä lakialoite on tarpeellinen ainakin näin alkuun

arvoisa herra puhemies ilolla tervehdin tätä edustaja räsäsen valmistamaa lakialoitetta ja totean siitä että tällainen vaiheittainen eteneminen jossa ei tuoda ikään kuin liian monimutkaista esitystä saattaa paremmin sitten menestyä tähän varsinaiseen tavoitteeseen nähden täällä eduskunnassa käytiin varsin laadukas keskustelu kansalaisaloitteen pohjalta eutanasiasta ja tuossa keskustelussa nousi esille saattohoidon parantaminen se oli ehkä koko keskustelun parasta antia

korjatkaa jos olen väärässä mutta jäin siihen käsitykseen että kaikkien eduskuntaryhmien toive oli

laittaminen lakiin niin että sen jälkeen olisi selkeä velvoite eräs asia jota olen viime aikoina paljon pohtinut tässä saattohoidon yhteydessä on se

että tämä kristillisyyden esiin tuominen jopa tällaisessa tilanteessa kun henkilö tekee lähtöä tästä elämästä tuntuu olevan sellainen asia johon ei saisi puuttua toivoisin että saattohoitolain käsittelyn yhteydessä myös pohdittaisiin tätä että ihmisellä on oikeus saada niin halutessaan viimeiseen matkaan valmistautuessaan myös tätä hengellistä hoivaa erään ystäväni äiti oli ollut tällaisessa tilanteessa kun hänen tyttärensä olisi olisi halunnut laulaa äidilleen virren jota äiti pyysi niin hoitaja kielsi sen ja sanoi että tämä on tunnukseton sairaala pidin tätä aika järkyttävänä esimerkkinä halusin vain sen nostaa tässä että olisi hienoa että nämä asiat nyt selkeästi tuotaisiin myös lakiin ne ovat positiivisia oikeuksia
arvoisa puhemies voi tätä katajaista kansaa voi tätä katajaista kansaa me tarvitsemme lain siihen että ihmisillä olisi inhimillinen elämä tämä on minun mielestäni niin järkyttävää että minua itkettää ihan oikeasti ensinnäkin tämä lakialoite on erittäin hyvä se että halutaan päästä siihen että ihmisillä on kivuton loppuelämä se on erittäin hyvä asia mutta että siihen päästään niin myöskin olla niin että se joku ihminen joka haluaisi tehdä eutanasian tekee sen niin että valitseekin tämän kivuttoman saattohoidon koska eutanasiassa myöskin on kysymys ihmisarvoisesta ja loppuelämää kunnioittavasta kuolemasta kuolemasta jossa ei tarvitse kärsiä jossa ei tarvitse riutua se on erittäin hyvä asia mutta minä toivoisin että nyt kun me elämme jo kaksituhatta luvulla niin me tosiaan pääsisimme siihen siihen että meidän ei tarvitsisi tingata siitä tuolla sairaaloissa meidän läheisten takia saavatko he kipulääkettä vai eivätkö he saa kipulääkettä minkälaista kipulääkettä he saavat onko se kipulääke kenties huumausainetta vai eikö se ole huumausainetta me tiedämme että esimerkiksi kannabistuotteet auttavat joissakin niin meillä on olemassa lääkekannabista jota määrätään tiettyihin tauteihin kun mikään muu ei auta esimerkiksi ms tauti on tietyssä vaiheessa sellainen mihin mikään muu kipulääke ei enää auta

arvoisa herra puhemies

osaavaan saattohoitoon koska tässä on hyvin pitkälti kysymys asenteesta ja osaamisesta hyvään saattohoitoon kuuluu se että näitä kipulääkeriippuvuuksia ei pelätä ja että kivunhoitoa annetaan niin paljon kuin tarvitaan ja myös se että sekä potilaan että hänen läheistensä elämänarvoja hengellisen elämän tarpeita sosiaalisen elämän tarpeita kunnioitetaan ja ja halutaan tukea eli kaikissa saattohoito oppaissa korostetaan sitä että kaikki nämä neljä elämän tarvealuetta fyysinen henkinen sosiaalinen ja hengellinen huomioidaan juuri näistä syistä me todellakin tätä lakia tarvitsemme arvoisa puhemies sain kerran puhelinsoiton rouvalta joka kysyi tarkoittaako saattohoito sitä että potilas siirretään osaston varastohuoneeseen eikä anneta hänelle ruokaa eikä juomaa hän kertoi sairaasta puolisostaan jolle oli ilmoitettu että nyt aloitetaan saattohoito ja samana päivänä hänet sitten siirrettiin ylipaikalle varastohuoneeseen tämä on huono esimerkki huonosta hoidosta tai hyvä esimerkki huonosta hoidosta ehkä ehkä pikemminkin näinpäin mutta kyllä se eutanasiakeskustelu johon täällä muun muassa edustaja tolppanen viittasi hyvin paljon liittyy juuri tähän pelkoon ja epäilyihin meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kyvystä huolehtia kuolevien potilaiden inhimillisestä yksilöllisestä ja arvokkaasta hoidosta on myös huomioitava se että samaan aikaan kun väestömme vanhenee niin palvelujärjestelmä muuttuu laitoshoitoa vähennetään ja pitkäaikaista hoitoa annetaan vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen sijaan palveluasunnoissa ja palveluasunnoissa asuvista vanhuksista tällä hetkellä jopa kaksi kolmasosaa siirtyy elämänsä viimeisten kolmen kuukauden aikana terveyskeskuksen vuodeosastolle saattohoitoon vanhuksella tulisi olla halutessaan oikeus myös kuolla kotonaan tai tai pysyvässä hoitopaikassa turvallinen saattohoito kotona tai palveluasumisyksikössä edellyttäisi ympärivuorokautista saattohoidon tukea nimenomaan saattohoitoon erikoistuneesta yksiköstä käsin

tällä hetkellä palliatiivisen hoidon eli oireita lievittävän hoidon erityispätevyyden suorittaneista noin yhdeksästäkymmenestä lääkäristä meillä on siis yhdeksänkymmentä tällaista lääkäriä tällä hetkellä useimmat toimivat

sairaaloissa sen sijaan saattohoitopotilaista valtaosa on terveyskeskuksen avohoidossa kotona jonne hoitoa olisi myös pystyttävä ohjaamaan sote uudistuksen yhteydessä tulisi pystyä myös tämä ristiriita ratkaisemaan niin että sitä osaamista tulisi myös niille potilaille jotka asuvat palveluasumisyksiköissä ja haluavat sinne kuolla jotka haluavat kuolla omaan kotiinsa palliatiivisen lääketieteen ja saattohoidon osaaminen osaaminen tulee myös saada osaksi lääkäreiden ja muun terveydenhoitohenkilöstön ihan peruskoulutusta palliatiivisen lääketieteen erikoistumiskoulutus tulisi saada yliopistojen varsinaiseen koulutusohjelmaan ja myös sitä koskeva professuuri jokaiseen lääketieteelliseen tiedekuntaan tällä hetkellä näitä professuureja on tietääkseni vain helsingin ja tampereen yliopistoissa tällä hetkellä suomessa erikoislääkäri voi hankkia lääkäriliiton myöntämän erityispätevyyden suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen järjestämässä koulutuksessa tai pohjoismaisessa koulutuksessa mutta se ei todellakaan ole näissä yliopistojen varsinaisissa koulutusohjelmissa ja se on yksi tavoite mielestäni tässä saattohoidon kehittämisessä mutta vielä arvoisa puhemies haluan sen todeta että kymmenen vuoden sisällä on kuitenkin menty paljon eteenpäin ja toivon että esimerkiksi se kuvaus jonka edustaja tolppanen otti esiin olisi sieltä kymmenen vuoden takaa sitä toivon koska kyllä tässä on menty eteenpäin ja lääkärit ja hoitajat ovat jo saaneet hyvin paljon koulutusta siitä

kivunlievitystä tulee antaa riittävästi puutteita edelleen on ja ne täytyy korjata

arvoisa herra puhemies tämä saattohoitolakiesitys on erittäin tärkeä senkin takia että saattohoitopaikkoja ei ole riittävästi eikä myöskään saattohoito osaamista näin ollen tällainen tilanne on ollut myös vauraassa espoossa tulin siellä valtuustoon vuonna kaksituhattayksi ja siitä lähtien siellä on tehty erilaisia aloitteita saattohoidon kuntoonlaittamiseksi ja vasta nyt vuonna kaksituhattakuusitoista kun espoon uusi sairaala on tilanne sellainen että meillä on riittävästi

on oma saattohoitoyksikkö jossa on osaamista ja paikkoja riittävästi eli tämä on minusta sillä tavalla merkittävä esitys että tämmöiset vauraatkaan kaupungit joilla on talouden ylijäämää eivät pääse enää pakoon sitä että tällainen hoito on pystyttävä takaamaan siksi tämä on erittäin tärkeä esitys

arvoisa herra puhemies haluan vielä lopuksi todeta sen että kun täällä eduskunnassa käytiin keskustelua eutanasiaa ajavan kansalaisaloitteen pohjalta iloitsin siinä yhteydessä siitä että hyvin monet kansanedustajat nostivat ja hyvin monesta eduskuntaryhmästä nostettiin tavoite parantaa saattohoitoa sekä resurssien että lainsäädännön taholta ihan tämän vaalikauden aikana toivon todella sitä että tällä vaalikaudella saadaan selkeä askel eteenpäin saattohoidon kehittämisessä että viedään eteenpäin niin lainsäädäntöä kuin tarvittavia resursseja saattohoitoon huomenna käydään keskustelua keskustan aloitteen pohjalta ja sitäkin pidän hyvin kannatettavana mutta toivon että siinäkin keskustelussa kuitenkin muistettaisiin että pelkästään järjestämisvastuun kehittämisen kautta emme pysty turvaamaan viime kädessä oikeutta potilaille saattohoitoon ja sen takia mielestäni tarvitaan myös tätä uudistusta jota tässä lakialoitteessa olen muiden edustajien kanssa ehdottanut